Varmasti paras tunnustus tuli juuri komissaari Füleltä, kun hän sanoi, että tästä mietinnöstä tulee Euroopan unionin arktisen politiikan kolmas pilari. Ei ole ollenkaan ihme, että arktinen politiikka on nousemassa kansainvälisen politiikan keskiöön, sillä aivan kuten edellinen kollega sanoi, arktisella alueella on kolmannes maailman vielä löytymättömistä luonnonvaroista mineraaleista, kaasusta ja öljystä. Ilmastonmuutos ja kilpailu näistä luonnonvaroista liittyvät toisiinsa, mutta kehityksen varsinainen moottori on kyllä globaali maailmantalous. Onneksi kehitys arktisilla alueilla on ollut yhteistyöhakuista ja vakaata.

Vastuullinen ja varovainen luonnonvarojen hyödyntäminen on tärkeää, jotta välttyisimme El Dorado ilmiöltä ja Meksikonlahden kaltaisilta katastrofeilta.

Sinne ei kuitenkaan mennä raamit kaulassa, vaan diplomatialla, neuvottelemalla ja tekemällä vahvaa poliittista yhteistyötä ja ennen kaikkea olemalla etulinjassa ympäristövaikutusten arvioinnissa.